Arvoisa puhemies, Kongon itäosassa on käyty sotaa epävakaissa oloissa aina 1990 luvun alusta lähtien, ja seksuaalinen väkivalta on osa tätä sodankäyntiä.

EUn on harjoitettava voimakasta painostusta Kongon hallitusta kohtaan, jotta tämä tilanne saadaan lopetettua ja rikolliset saadaan vastuuseen. Myös YKn on saatava alueella tilanne hallintaan.